Arvoisa puhemies, kannatin tätä tärkeää mietintöä. Käteisen käyttöhän vähenee nopeaan tahtiin, ja pankkikortillisesta pankkitilistä on tullut yksi välttämättömyyspalveluista. Tästä huolimatta Euroopassa on noin 30 miljoonaa yli 18 vuotiasta, joilla ei ole käytössään pankkitiliä. Pankkitilien puuttuminen vaikeuttaa olennaisesti kansalaisten arkea ja estää heitä osaltaan osallistumasta täysipainoisesti yhteiskuntaan ja hyötymästä sisämarkkinoiden eduista. Tämän mietinnön kautta voimme edistää myös tasa arvoa sekä torjua kansalaisten taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä. Uudistus parantaa myös nykyisten tilinomistajien asemaa. Jatkossa kansalaisten on mahdollisuus saada nykyistä paremmin selkeää ja vertailukelpoista tietoa eri pankkiryhmien käyttömaksuista ja ehdoista.